Tänään viimeksi olen keskustellut Marokon parlamentaarikkojen kanssa. On erittäin hienoa, että voin kertoa heille, että myös Euroopan unioni painottaa omassa toiminnassaan ihmisoikeuksia, eikä ainoastaan pyri opettamaan muille, miten tärkeitä ihmisoikeudet ovat. Tällä tavalla voimme kertoa kolmansien maiden edustajille, että Euroopan unionin liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen todellakin merkitsee sitä, että me alistamme oman toimintamme ulkoiselle valvonnalle, niin kuin tässä on selvitetty. Voin myös kertoa, että ensimmäistä kertaa meillä on komissaari, joka vastaa nimenomaan näistä asioista oikeudellisten kysymysten osana. Haluaisin mainita sen, että tietenkään Euroopan unionin liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen ei ratkaise sitä ongelmaa, että ihmisoikeustuomioistuin on täysin ylikuormitettu. Meidän tulee miettiä, miten me voimme ratkaista tämän ongelman, joka syntyy jutturuuhkasta. Haluaisin myös vedota, että unioni päättäisi liittyä myös näihin erilaisiin hyödyllisiin lisäpöytäkirjoihin, jotka koskevat esimerkiksi kidutuksen vastustamista tai rasismin torjuntaa ja oikeuden tehostamista.